toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia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

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat tämä on hyvä ja kannatettava esitys yksi pääministeri sipilän hallituksen kärkihankkeita on ollut digitaalisten palveluiden vahvistaminen ja laajakaistarakentamisen tuki haja asutusalueille ja tämä on tarpeellista senkin takia että haja asutusalueilla usein verkkoyhteydet ovat heikompia ja kun palvelut siirtyvät kuitenkin kiihtyvällä tahdilla digitaalisiksi ja ja verkkoon niin silloin toimivat tietoliikenneyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä tässä siis on kyse siitä että tällä kaudella on ollut erillinen tukiohjelma jolla on saatu rakennettua valokuituverkkoa yli kaksikymmentätuhatta kilometriä tuettuja hankkeita on viime vuoden loppuun mennessä ollut sataviisikymmentä ja tukea on myönnetty yhteensä vajaa viisikymmentäkuusi miljoonaa euroa näille valokuituhankkeille mutta myöntämätöntä tukea on edelleen jäljellä vajaa kaksikymmentä miljoonaa euroa tällä sujuvoitetaan ja mahdollistetaan jo työn alla olevat hankkeet niiden tiukka toteutusaikataulu ja toisaalta myös se että uudet hankkeet pystytään käynnistämään ja käyttämään tämä määräraha kokonaisuudessaan maaseudulta tulee kyllä aika ajoin myös huolestuttavia viestejä siitä että näitä verkkoja ei sinne rakennu vaikka rakennetaan ja kaivetaan jonkunlaista velvoitetta pitäisi kyllä operaattoreilla olla ja toisaalta sitten yhteistoimintavelvoite joka näissä asioissa on myös aika oleellinen että ne keillä on tähän järjestelmään kuuluvaa tekniikkaa ja pisteitä antaisivat niitä toisten käyttöön

ei oikein tahdo toimia arjessa sillä tavalla kuin on tarkoitus olisi mielenkiintoista kuulla vaikkapa valiokunnan puheenjohtajalta tai valiokunnan jäseniltä keitä täällä paikalla on tästä yhteistoimintavelvoitteesta onko se noussut esille esimerkiksi liikennevaliokunnan käsittelyn yhteydessä mutta tämä on hieno tärkeä hanke on hyvä että maaseutukin pääsee nopeampien tietoliikenneyhteyksien varaan ja ja tähän kannattaa kyllä kaikilla alueilla kuntien tarttua

arvoisa rouva puhemies hallituksen esityksessä ehdotetaan laajakaistarakentamisen tuesta haja haja asutusalueilla annettua lakia

on olemassa hyväuskoisia kuntia jotka luottivat hallituksen esityksen kannustamana pioneerityöhön ja laajakaistaverkkojen rakentaminen alkoi useilla alueilla muun muassa kotipitäjässäni rääkkylässä kunnassamme nähtiin välttämättömänä kunnan koosta ja talouden resursseista huolimatta huolehtia siitä että kuntalaisemme saisivat tietoliikenneyhteydet osana infran peruspalveluja lisämotivaationa kiinteän laajakaistan rakentamiselle oli myös digitaalisten palveluiden mahdollistaminen muun muassa sosiaali ja terveyshuollossa ja sähköisen asioinnin kehittäminen laajakaistaverkosta pitää ymmärtää että se on perusinfraa kuten tiestömme kiinteä laajakaistaverkko elintärkeä haja asutusalueilla jo kansalaisten yhdenvertaisuutta ajatellen eikä tietoverkkojen rakentamisen tule kuulua kuntien tehtäviin vaan valtion kuten vuoden kaksituhattakahdeksan periaatepäätöksessä mainitaan maan hallituksen kärkihanke digitalisaatio ja sähköisten palveluiden kehittäminen ilman kiinteää laajakaistaa ei haja asutusalueilla ole aina mahdollista koska siellä aina edes matkapuhelimet toimi viime talven tykkylumi toi myös erityisiä haasteita matkapuhelimen kuuluvuudelle yhteiskunnan tulee olla jatkossakin mukana edistämässä haja asutusalueiden laajakaistainvestointeja ja hankkeiden toteuttamista muun muassa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja palvelutason alueellisen tasapuolisuuden turvaamiseksi arvoisa rouva puhemies onkin syytä että valtioneuvosto tekee nykyiseen rahoitusjärjestelmään sellaisia muutoksia että kuntien ja tietoverkkoyhtiöiden talousvastuita helpotetaan toivottavasti tämä hallituksen esitys tuo lisävaloa tähänkin asiaan

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on erittäin tarpeellinen siitä syystä että näitä laajakaistahankkeita on nyt suuressa mittakaavassa tehty jo useamman vaalikauden aikana vaikka aikanaan vanhasen kakkoshallitus laittoi liikkeelle ison osan niistä ja sen periaatteen että kaikilla täytyisi olla kuituyhteydet olemassa valitettavasti kuitenkin tosiasiassa ne ovat olleet aika byrokraattisiakin byrokraattisiakin toteuttaa valiokunnan perusteluistakin tulee hyvin ilmi se että kun ensi vuoden loppuun mennessä pitäisi kaikki rahat saada käytettyä niin kuitenkin edelleen on lähes kaksikymmentä miljoonaa euroa olemassa käytettävissä olevaa rahaa näiden rakentamiseen siksi pidän kyllä erittäin hyvänä sitä että täältä on on otettu poies tiukkoja aikatauluja sen suhteen että pystyy saamaan rahoitusta myös pidemmälle ajalle jos vain kuitenkin nyt tämän vuoden aikana sitten alueet kunnat kyläyhteisöt pystyvät laittamaan omat hankkeensa sisälle nämä ovat olleet erittäin merkittäviä ja myös kunnan alueen ja paikallisyhteisön omalla aktiivisuudella on ehkä ollut suuri merkitys sille miten nämä ovat edistyneet voin vaikka omasta vaalipiiristäni sanoa että yksi suomen harvimmin harvimmin asutuista alueista saamelaiskunta utsjoki on kuitenkin lapissa se jolla on kaikista parhaat laajakaistayhteydet tällä hetkellä tämä kyllä omalta osaltaan mielestäni tulee poistamaan sitä pakkoa keskittämiselle joka on varsin pitkään jotenkin ollut ohjaavana ohjenuorana se että suomeen saadaan laaja on erittäin keskeistä ja tärkeää se että suomi on etunenässä myös viisi g yhteyksien kehittämisessä on varsin tärkeää ja jos katsotaan muita pohjoisia alueita toki ruotsi on jo aikaa sitten vetänyt laajakaistaverkkoja omille alueilleen meillä olisi paljon teknologista osaamista tarjottavana näiden molempien niin langattomien kuin kiinteiden myös muille pohjoismaiden kaltaisille alueille pohjois amerikkaan ja kanadaan päin ja niin edelleen se mitä pidän erittäin tärkeänä on kuitenkin se että näiden yhteyksien avulla pystytään julkisia palveluja entistä helpommin tuomaan jokaisen kotipäätteelle voi olla ettei nykyinen sukupolvi ehkä vielä ymmärrä aivan täysin sitä miten seuraavat sukupolvet pystyvät jo käyttämään kaikissa julkisissa palveluissaan digipäätteitä

puhemies puheenvuoron pyysin oikeastaan sen takia että tässä kaksi hallituspuolueen kansanedustajaa omissa puheenvuoroissaan piti äärimmäisen tärkeänä sitä että rakennetaan kaapeliyhteyksiä maassa laajakaistayhteyksiä kuitenkin haluaisin muistuttaa siitä kuinka kallista laajakaistayhteyksien rakentaminen on suhteessa suhteessa neljä g viisi g verkkoihin langattomiin yhteyksiin jotka myös mahdollistavat etätyöskentelyn haja asutusalueilla maaseudulla vaikka ihan syrjäalueilla on tietenkin hyvä jos näitä kaapeleita voidaan rakentaa ja niihin löydetään rahoitusta mutta muistutan myös että rakentaminen ei ole ilmaista ja jotta pystytään jotta pystytään tuottamaan ihmisille palvelut laadukkaasti laajakaistaverkkoa ja ja langattomia yhteyksiä pitää kehittää ja luoda teknologiaa joka edesauttaa tehokasta ja kustannustehokasta viestintäjärjestelmää suomeen pelkkä kaapeleihin hirttäytyminen näissä asioissa ei tule pelastamaan

mennään puhujalistalle edustaja myllykoski
arvoisa rouva puhemies erittäin hyvä päätös

on mahtavan tärkeää että käsiteltäisiin jatkossa tätä asiaa minkä edustaja kari tuossa otti esille kyllä se nousi jo valiokunnankin käsittelyssä että pitäisikö nyt kuitenkin arvioida myös sitä edesautammeko viisi g n syntymistä koska se mahdollistaa yhtä lailla kuin kaapeli myös tämän etätyöskentelyn eli uhrataanko nyt varoja jollakin jollakin tavalla turhuuteen ei varmasti koska on hyvä että näitä haja asutusalueille tulee ja mahdollistetaan kansalaisten yhdenvertaisuus mutta jos johonkin todella kauas rakennetaan niin tässä kohtaa ehkä kannattaisi pohtia sitä olisiko siitä rahasta nopeammin hyötyä niille alueille jotka ovat vaikeasti tavoitettavissa jos edellä lähdettäisiin juuri viisi g verkostoa ja verkkoa laajentamaan eli sillä korvattaisiin mahdollisesti nopeammin kun nyt tätä rahaa on jäänyt käyttämättä ja näitä investointeja ei ole toteutettu niin pitäisikö pohtia jossakin kohtaa että tämä on se alue mihin nyt tulee ensimmäinenä sellainen masto mistä viisi g kuuluu sille katvealueelle mikä tällä hetkellä on voisi olla tarkastelun paikka mutta niin kuin nyt mietinnöstä olette lukeneet niin se on yksimielinen ja sitä on ollut helppo kannattaa myös oppositiosta hallitus on tässä kohtaa tehnyt hyvän esityksen sitä on ollut helppo valiokunnassa yksimieliseksi mietinnöksi sorvata
arvoisa rouva puhemies on erittäin tärkeää että laajakaistarakentaminen haja asutusalueille jatkuvat vielä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista jälkeen jos kaikki nämä hankkeet sitten vaan saadaan sisälle kun sitä jakamatonta rahaa on kuitenkin vielä se noin vajaat parikymmentä miljoonaa niin se ehdottomasti kannattaa käyttää minä en usko että tämmöinen joko tai asia vaan sekä että asia kyllä vie aika lailla vielä aikaa ennen kuin meillä meillä viisi g mastot ovat ympäriinsä elikkä minun mielestäni nyt täytyy edetä sitä kautta että niille alueille niihin paikkoihin joilla meillä tämä perusinfra on vielä puutteellinen on verkko ehdottomasti saatava tämänkin tuen avulla vietyä täytyy muistuttaa että maaseudulla yritystoiminnan ja maataloustoiminnan ylipäätänsä ihmisten tasavertaisten asumisen mahdollisuuksien takia me tarvitsemme hyvää ja kattavaa dataverkkoa eri puolille suomea se on vähän sama asia kun mietimme sitä pitääkö meillä olla teiden kuljettavissa eri puolella suomea yhtä lailla kuin se on infraa niin myöskin datainfra on infraa on infraa ja siinä mielessä kansalaisten tulee olla siinä tasaveroisten mahdollisuuksien äärellä tietysti voi sanoa että näissä laajakaistahankkeissa on ollut ikävä kyllä myös vakavia epäonnistumisia

kunnat ovat olleet mukana osuuskunnissa joissa esimerkiksi rahoituslaskelmat ovat heti alkujaan alkujaan lähteneet aivan väärille raiteille ja siellä on ollut aivan epärealistisia hinnoitteluja ja vastaavia tämä on kyllä luonut semmoisen tietynlaisen varjon näitten hankkeitten ylle tuolla joissakin osissa suomea ja se on ollut harmillista ehkä niissä tilanteissa oltaisiin nimenomaan kaivattu vaikka vahvempaa ohjeistusta ministeriön suunnalta viranomaisten suunnalta tämmöistä taitamattomuutta on siis päässyt käymään on muutamia sellaisia hankkeita joissa jopa kuntien talous on vaarantunut sen tähden että tämmöisiin yltiöpäisiin hankkeisiin on lähdetty ja väärillä laskelmilla ei ei voi olla niin että että kymmenien kilometrien päässä kirkonkylän keskustasta maksaa maksaa suurin piirtein satasen liittyä johonkin johonkin verkkoon kun tietää että samanaikaisesti vastaavalla alueella oleva kaupallinen kaupallinen toimija veloittaa useita satoja euroja ellei jopa tuhat euroa pelkästään tämmöisenä pohjahintana ja sitten katsotaan kuinka moni on liittymässä vaikkapa valokuitukaapeliin ja sen jälkeen katsotaan mikä se lopullinen hinta on eli tässä on ollut paljon tämmöisia taitamattomia projekteja eri puolella suomea ja se on sitten ehkä heittänyt oman varjonsa laajakaistayhteyksien rakentamisille
arvoisa rouva puhemies toimivat tietoliikenneyhteydet niin kiinteät kuin langattomatkin ovat äärettömän tärkeä asia ja niiden tulee olla toiminnassa ja toimia koko suomessa ja olla kaikkien suomalaisten käytettävissä eri kunnat eri puolilla suomea ovat hyvinkin erilaisissa tilanteissa tällä hetkellä ja ja voin sanoa että esimerkiksi omassa maakunnassani etelä karjalassakin eri kunnat ovat erilaisessa tilanteessa tällä hallituskaudella hallitus on tehnyt useamman esityksen joka on mennyt eteenpäin ja ja on saatu päätettyä siitä että laajakaistahankkeita on voitu rakentaa helpommin ja nopeammin koko suomeen ja tämä hallituksen esitys on myöskin yksi sellainen tässähän ehdotetaan laajakaistahankkeen maksuhakemuksen määräajan poistamista joka helpottaa käynnissä olevien hankkeiden tiukkaa toteuttamisaikataulua ja edesauttaa uusien hankkeiden käynnistämistä kireät aikataulut ovat tulleet esille useammassakin hankkeessa ja tämän kautta nyt pystytään käyttämään uskon näin tuota jäljellä olevaa noin kahtakymmentä miljoonaa euroa hyväksi useisiin hankkeisiin kaiken kaikkiaan palvelut siirtyvät yhä enemmän sähköisiksi niin julkiset palvelut kuin myös monet muutkin palvelut ja sen takia pitää toimivat yhteydet olla joka puolella ja tosiasia on että kyllä kiinteän laajakaistan avulla ne ovat varmemmin toimivia täällä eräät puhujat ovat puhuneet jo viisi ja neljä g stä tosiasia on ettei joka paikassa esimerkiksi kolme g kään tällä hetkellä vielä edes toimi itsekin asun sellaisella alueella missä se pätkii hyvin paljon ja vaikeuttaa muun muassa laskujen maksamistakin itse kyllä näen että tämä hallituksen esitys on erittäin hyvä tämä oli valiokunnassakin yksimielinen ja en asettaisi vastakkain kiinteitä tai langattomia yhteyksiä täällä myöskin valiokunta on kirjannut että sekä langattomien että kiinteiden verkkojen rakentamiselle on olemassa selkeä tarve myös jatkossa se on tosiasia ja molempia tarvitaan

joku haluaa käyttää mahdollisesti vastauspuheenvuoron tässä niin saisi saisi nyt puheenvuoron koska me joudumme keskeyttämään jolloin jää seuraaville otetaan edustajille ruoho alatalo pakkanen ala nissilä vastauspuheenvuorot
arvoisa puhemies edustaja torniainen tuossa kyllä oikein loistavan puheenvuoron pitikin pistetä vastakkain vastakkain laajakaistoja ja ja sitten taas näitä g verkkoja tosiaankin esityksen tavoitteena on hyödyntää kaikki laajakaistarakentamisen tukiohjelmaan varatut rahat ennen tukiohjelman loppumista kun nämä palvelut siirtyvät digiverkkoihin niin laajakaistan rakentaminen myös haja asutusalueilla on hyvin tärkeää vaikka trendinä onkin kaupungistuminen se ei saa tarkoittaa maaseudun unohtamista päinvastoin vaan myös sen elinvoiman kehittämistä nämä laajakaistat edesauttavat niin etätyöskentelyä kuin myös sote palvelujen saantia koteihin ja nostan tässä yhteydessä lyhyesti esimerkkinä e lääkärit kannatan hallituksen

arvoisa rouva puhemies tosiaankin tämä laajakaistatukilaki on tärkeä tässä maksuhakemuksen tekemiselle annettu määräaika poistettaisiin laista koska siellä on vielä käyttämätöntä rahaa muistaakseni vajaa parikymmentä miljoonaa ja tämä on tärkeä asia että että vielä voidaan jatkaa tätä tukiohjelmaa toki tämä ei auta välttämättä niitä yhtiöitä jotka ovat vaikeuksissa olleet tämä on uusiin hakemuksiin sen verran valistaisin tässä kun tässä kovasti viisi g tä mainostettiin oulussakinhan jo kehitetään kuusi g

tuonne listaan
kiitos arvoisa rouva puhemies joo tämä laajakaistaraha on erinomaisen tärkeä ja kannatan tätä hallituksen esitystä siinä mielessä että maaseudulla ja haja asutusalueella on suomessa vielä paljon alueita missä nämä yhteydet eivät toimi täällä on nostettu esiin tämä keskustelu viisi g stä mutta se on aivan totta että suomessa ei vielä kolme g järjestelmäkään ole riittävän luotettava ja kaikki nämä viisi g t kolme g t tarvitsevat tätä laajakaistaa se on hyvä muistaa että sen täytyy olla siellä jotta ne ovat turvallisia yritystoiminta maatalous kaikki ovat semmoisia tänä päivänä että ne käyttävät jo sitä luokkaa tätä tietotekniikkaa että pelkkä puhelimessa oleva mobiilisovellus ei välttämättä enää riitä se että puhelu kuuluu ei riitä vaan sen tiedon pitää liikkua täällä on ollut esillä tämä maksatus mutta maaseudulla muun muassa

lehmän lypsäminen tänä päivänä vaatii jo niin paljon tietotekniikkaa että

pakkanen torniainen ja alatalo jo käyttivät hyvät puheevuorot tähän liittyen aina kun normeja täällä normeja täällä eduskunnassa puretaan tai sujuvoitetaan niin minä ilahdun ja tässä on myöskin siitä siitä kysymys että voidaan todella tämä määräraha nyt hyödyntää ehkä yksi näkökulma vielä tässä on on se että etätyö koko ajan lisääntyy voidaan päivä pari viikossa tehdä etätöitä kotona ja kun työvoiman liikkuvuus työvoiman kohtaanto on nyt erityinen ongelma niin tästä etätyöstäkin löytyy ratkaisu että ihmisten ei tarvitse välttämättä muuttaa kalliisti asumaan asumaan maakuntakeskukseen vaan voidaan työskennellä etätyönä osa osa aikaisesti ja se helpottaa

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys on hyvä ja kannatettava ja myös valiokunta oli tämän suhteen yksimielinen täällä joissain puheenvuoroissa kiinnitettiin huomiota tämän viisi g verkon ikään kuin kaikkivoipaan hyvyyteen ja siihen että se ratkaisisi tämän hankalan valokaapelin ja valokuidunveto ongelman haja asutusalueilla ja on pakko nyt todeta kollegoille ääneen että näin näin ei tule käymään viisi g ei ole ratkaisu haja haja asutusalueiden tiedonsiirtoon yhden viisi g tukiaseman kantama on näköetäisyydellä näköyhteydellä noin kilometri jos matkalla on metsää puhutaan sadoista metreistä ja jos paikalla on rakennuksia tai muuta vastaavaa viisi g verkon kanto kanto on kymmeniä metrejä eli joka tapauksessa on vedettävä valokuitua niille mastoille jotka viisi g verkkoa tarjoavat ja näin ollen sinne minne minne sitä yhteyttä halutaan ei muuta vaihtoehtoa näillä näkymin ole kuin vetää hyvä valokuitu

puhemies tietoliikenneyhteydet ovat tosiaan digitaaliselle yhteiskunnalle kuin rautatiet olivat teolliselle yhteiskunnalle ja on kuvaavaa että valokaapeleita koko maahansa aktiivisesti rakentaneessa ruotsissa nimenomaan niin sanotuilla syrjäseuduilla on poikkeuksellisen korkea työllisyysaste